Ainoalle naissyytetylle, jota on pidetty kotiarestissa, tuomittiin ehdollinen vankeusrangaistus. Euroopan neuvoston raportoijien mukaan syytetyille tuomitut rangaistukset ovat suhteettoman pitkät. Lisäksi prosessuaaliset puutteet sekä pitkät tutkintavankeusajat herättävät raportoijien mukaan kysymyksen oikeudenkäynnin mahdollisista poliittisista motiiveista. Kokoontumisvapaus on demokraattisen yhteiskunnan yksi kulmakiviä ja nämä suhteettoman pitkät tuomiot välittävät huolestuttavaa viestiä Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Voi vain yhtyä korkean edustajan huoleen ja vetoomukseen, että Venäjä kunnioittaisi sen kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia.